Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluan onnitella mietinnön laatijaa erinomaisesta mietinnöstä ja työstä tässä SURE valiokunnassa.

Tässä mietinnössä on ymmärretty, että ilman vahvaa ja budjetiltaan vahvaa koheesio ja maatalouspolitiikkaa tämä tavoite ei tule onnistumaan. Koheesiopolitiikka esimerkiksi on se ainoa konkreettinen väline, jolla me voimme kehittää innovaatioita, luoda työpaikkoja ja kasvua. Me tarvitsemme uudistuksia, mutta me voimme tehdä niitä myös näiden politiikan sektoreiden sisällä. Näin ollen vetoankin Teihin, arvoisa komission jäsen, että parlamentin kannan mukaisesti tulevalla rahoituskaudella niin alue kuin maatalouspolitiikka säilyttävät olemassa olevan budjettinsa tason. Sen lisäksi olen iloinen, että mietinnössä huomioidaan myös erityisolosuhteista kärsivät alueet, kuten pohjoiset harvaan asutut alueet. Ne tarvitsevat myös tulevalla rahoituskaudella oman lisäbudjettinsa.